Arvoisa puhemies, kannatin mietintöä. Euroopan unionin olemassaolon ja toiminnan perustana on ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Perussopimuksissa vahvistetaan ihmisoikeuksien keskeinen rooli kaikissa EUn ja jäsenvaltioiden politiikoissa. Tämä on juridinen velvoite, ei poliittista retoriikkaa. Euroopan unionin ihmisoikeusvelvoitteet ulottuvat myös toimiin kolmansien maiden kanssa. Unionin ulko ja kauppapolitiikan voimakkain työväline on laajentuminen. Lupausta EU jäsenyydestä ei voida tarjota kuin eurooppalaisille valtioille. Siksi unionin on myös naapuruuspolitiikassaan ja strategisissa kumppanuuksissaan otettava huomioon aina arvoperiaatteensa. Kaikkien ihmisoikeuksien sisällyttäminen kaikkiin unionin politiikkoihin on Euroopan komission ja ulkosuhdehallinnon ensisijainen tehtävä. Unionin 60 vuotinen työ on ollut onnistunutta. Tavoite rauhan, vakauden ja hyvinvoinnin alueesta on saavutettu, tästä saimme Nobelin rauhanpalkinnon.